Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijää ja myös varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet erinomaista työtä yhdessä komission ja neuvoston kanssa tämän asetuksen parissa. Emme luo tässä nyt uusia säädöksiä teollisuus ja tekijänoikeuksille vaan nimenomaan parannamme viranomaisten toimintamahdollisuuksia, ja aivan niin kuin täällä on tuotu esille, eurooppalainen teollisuus on hyvin altista väärennöksille ja vuosittain piraattituotteiden takia menetetään satoja miljoonia euroja. Samoin kuluttajien oikeuksia ja terveyttä puolustetaan tällä asetuksella. Väärennetyn tavaran kauppa on osa järjestäytynyttä rikollisuutta ja rahanpesua.

Uskon, että moni kuluttaja joka ostaa halpoina pitämiään piraattituotteita, ajattelisi ehkä toisenkin kerran, kun ymmärtäisi, että näillä ostoksilla tuetaan nimenomaan järjestäytynyttä rikollisuutta.